Työllisyys ja sosiaalivaliokunnassa halusimme erityisesti nostaa esille julkisten hankintojen työllisyyspoliittisen vaikutuksen ja sen, miten uudistusten kautta voimme parantaa pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia osallistua hankintoihin. Se, että hankintoja nyt kannustetaan pilkkomaan, lisää pk yritysten mahdollisuuksia jättää tarjouksensa. Nythän tänä päivänä ongelmana on ollut se, että julkiset toimijat ovat tehneet tarjouspyynnöistä niin suuria, että vain suuret ylikansalliset firmat ovat voineet niihin vastata ja pienet paikalliset toimijat ovat menettäneet markkinoita.

Julkisten hankintojen direktiivin keskeisin uudistus liittyy kuitenkin siihen, että parlamentti halusi kokonaistaloudellisesti edullisimman kriteerin ensisijaiseksi pelkän halvimman hinnan sijaan. Verorahoilla on saatava parasta mahdollista laatua. Laatukriteerien määrittäminen vaatii kuitenkin osto osaamista, muuten saadaan vain hinnaltaan halvinta sekundalaatua. Hankinnoissa voidaan vastaisuudessa entistä paremmin huomioida elinkaarikustannukset ja sosiaaliset arvot sekä lisätä erilaisten innovaatioiden käyttöönottoa. Toisaalta näiden kriteereiden seuranta saattaa myös lisätä byrokratiaa.